Naisten asema työmarkkinoilla on ollut miehiä heikompi jo ennen talouskriisiä. Nyt talouskriisin vaikutukset pahentavat entisestään tätä tilannetta, sillä kriisin seurauksena tehdyt julkisen sektorin leikkaukset kohdistuvat haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden lisäksi merkittävästi etenkin naisiin. Tästä syystä säästötoimenpiteitä voidaankin pitää kaksinkertaisena rangaistuksena naisille, ja se on askel taaksepäin tasa arvon tiellä. Olen myös huolestunut siitä, että heikko taloudellinen tilanne vaikeuttaa entisestään perheiden perustamista sekä työ ja perhe elämän yhteensovittamista. Pidän tärkeänä, että Euroopan ikääntyessä tukisimme kaikin tavoin ja kaikilla politiikan aloilla naisten asemaa ja sitä kautta myös Euroopan tulevaisuutta!